Arvoisa puhemies, Azerbaidžan on nyt lehdistön valokeilassa, sillä maassa järjestetään kevään euroviisukilpailut. Uutisointi on kuitenkin ollut lähinnä negatiivista, sillä maan ihmisoikeustilanteessa on parantamisen varaa. Ongelmana ovat olleet etenkin median ja poliittisen toiminnan rajoittaminen sekä kansalaisjärjestöjen toiminnan vaikeuttaminen. Toimittajia, kansalaisjärjestöjen edustajia ja aktiivisia sosiaalisen median käyttäjiä on ahdisteltu, kiristetty ja vangittu. Azerbaidžanin hallitus on tehnyt monia lupauksia tilanteen parantamiseksi. Hallitus on julkaissut kansallisen ihmisoikeustoimintasuunnitelman ja se on uudistanut lainsäädäntöään monella tavalla. Azerbaidžan on viime aikoina muun muassa perustanut komitean, joka selvittää ihmisoikeusrikkomuksia. Hallituksen on kuitenkin varmistettava, että komitea on ehdottoman puolueeton ja että se noudattaa kansainvälisiä mittapuita.

Maan on pikaisesti pantava toimeen naapuruuspolitiikan ihmisoikeustoimintasuunnitelma ja sen on osoitettava vilpittömyytensä käynnissä olevien assosiaationeuvottelujen suhteen.